Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitos edustajakollega Daltonille hyvästä veturimiehen työstä tärkeässä asiassa. Eurooppalaiset kuluttajat tarvitsevat luotettavaa, riippumatonta ja laadukasta tyyppihyväksyntää sekä markkinavalvontaa. Tämä tietysti maksaa, ja olisi hyvä, että jäsenvaltiot myöskin antavat reilusti tarvittavat resurssit tähän toimintaan. Kiitos autojen dieselpäästöskandaalin on autojen tyyppihyväksynnän ja markkinavalvonnan ongelmat tiedossa. Osa niistä porsaanrei´istä, joita ahne autoteollisuus niin mielellään ja tehokkaasti hyödyntää, onnistutaan nyt tukkimaan. Tyyppihyväksynnän ja markkinavalvonnan täytyy olla riippumatonta ja puolueetonta. Autoteollisuudella ei tulisi olla minkäänlaista roolia, kun toimitetaan autoja tyyppihyväksyntäviranomaisille ja maksetaan saaduista palveluista. Ei voi olla niin, että meillä on pukki kaalimaan vartijana. Ei enää sellaisia virheitä, kiitos. Olisin mielelläni nähnyt tutkimuslaitoksien kuuluvan tyyppihyväksyntäviranomaisille eikä autoteollisuudelle. Meillä olisi ollut nyt mahdollisuus korjata kaikki ne tyyppihyväksynnän ja markkinavalvonnan ongelmat, joita päästöskandaalin myötä tuli ilmi ja joita EMIS tutkintavaliokunnassa havaittiin. Valitettavasti ei ihan päästy siihen lopputulokseen, mutta olen kiitollinen siitä, että näitä rohkeita askeleita sentään uskallettiin ottaa.